Mennyt vuosi 2013 oli maalle sen itsenäistymisen jälkeen historian väkivaltaisin vuosi. Lakot ja kahden poliittisen leirin vastakkainasettelu ovat lamaannuttaneet jokapäiväisen elämän. Erityisen tuomittavaa ovat tiedot jatkuvista hyökkäyksistä uskonnollisia ja kulttuurisia vähemmistöjä kohtaan. Kuolemantapaukset tuleekin tutkia asianmukaisesti ja hallituksen turvallisuusjoukkojen käyttämät kovat menetelmät tulee lopettaa. Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä EUn jäsenvaltioiden tulee toimia tehokkaasti, jotta Bangladeshin hallitus ja parlamentti myös kumoaisivat kuolemanrangaistuksen. Bangladeshissa kansallinen kipu elää todella syvässä, eikä menneisyyden rikoksien ja vääryyksien yli ole vielä päästy. Ilman kansallista sovintoa yhteiskunta polkee vain paikallaan.